tasavallan presidentti tulee keskiviikkona kymmenes neljättä kaksituhattayhdeksäntoista julistamaan eduskunnan työn päättyneeksi vaalikaudelta kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista kutsun teidät arvoisat edustajat vaalikauden päättäjäisiin jotka pidetään eduskuntatalossa mainittuna päivänä sekä ennen päättäjäisiä pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen ekumeeninen jumalanpalvelus alkaa helsingin tuomiokirkossa kello kaksitoista pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello yksitoista kolmenkymmenen kansalliskirjaston edustalle edustalle josta menemme kulkueena tuomiokirkkoon jumalanpalveluksen jälkeen vaalikauden päättäjäiset alkavat eduskuntatalossa jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston seitsemästoista kaksituhattakaksitoista hyväksymiä ohjeita

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on krista mikkonen johanna karimäen kannattamana tehnyt vastalauseen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on juho eerola olli immosen kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset viisi lausumaehdotusta lisäksi krista mikkonen on matti semin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta päättää keskeyttää vuoden kaksituhattakahdeksantoista valtiopäivät tämän täysistunnon päätyttyä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta päättää kokoontua vuoden kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäiville keskiviikkona kahdeskymmenesneljäs neljättä kaksituhattayhdeksäntoista kello kaksitoista